toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kymmenes neljättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on merja mäkisalo ropponen anna kontulan kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään ja että eduskunta hyväksyy vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolme yleiskeskustelu asiasta päättyi kymmenes neljättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että lakiehdotus saa vihreiden vastalauseessa eli esitetyn muodon

merkitään pöytäkirjaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa puhemies kyse on siis laista joka ehdotetaan säädettäväksi turvatoimista maahanmuuttovirastossa ja antaa mahdollisuuden kohdistaa virastoon saapuviin ja siellä oleviin turvatarkastuksia ja tehdä muita turvallisuustoimia hyvin samoilla valtuuksilla ja samalla mallilla kuin tällä hetkellä on voimassa tuomioistuimissa valtioneuvoston tiloissa ja myöskin eduskunnan tiloissa lakiesityksen valtuuksilla
pieni hetki arvoisa ministeri jos saan pyytää salia rauhoittumaan kuunnellaan ministerin esittely olkaa hyvä
kiitos arvoisa puhemies todellakin tarkoitus on että turvatarkastuksessa voitaisiin siis tarkistaa maahanmuuttoviraston tiloihin tulevien henkilöllisyys tehdä heille turvatarkastus tarkastaa heillä olevat tavarat tarkastaa lähetykset ottaa haltuun kielletty valmiste ja myös estää pääsy henkilöltä tarvittaessa tämän tarkastuksen voisi siis suorittaa poliisimies rajavartiomies tai tähän tehtävään koulutettu ja määrätty maahanmuuttoviraston palveluksessa oleva virkamies tai maahanmuuttoviraston päätöksen mukaisesti turvatarkastuksen voisi myös suorittaa yksityisen turvallisuusalan toimija joka on saanut koulutuksen turvatarkastajan tehtävään ja on poliisin tehtävään hyväksymä varmaan voi kysyä onko tarvetta erillislaille mutta todella kattavaa valtion keskushallinnon viranomaisten tarpeet huomioon ottavaa lainsäädäntöä turvatarkastuksista ei tällä hetkellä ole olemassa sinänsä vastaanottokeskusten turvallisuus on pystytty tilanteen huomioon ottaen suhteellisen hyvin takaamaan mutta valitettavasti ilmiöt joissa turvatarkastuksista olisi niin hakijoiden kuin virkamiesten henkilökohtaisen fyysisen turvallisuuden kannalta elintärkeää hyötyä ovat olleet kasvussa ja tämän takia valtioneuvosto todella katsoo

erillistä lainsäädäntöä turvatoimista maahanmuuttovirastossa siten kuin kuin äsken selostin vartijan ja järjestyksenvalvojan toimivaltuudet muun lainsäädännön nojalla eivät myöskään sellaisenaan sovellu näihin turvatarkastusten tekemisiin maahanmuuttovirastossa joten uusi laki tältä osin tarvitaan mallina tässä laissa todella on ollut vuoden kaksituhattaviisitoista alusta voimaan tullut laki turvatoimista valtioneuvostossa

arvoisa rouva puhemies eduskunta on siis saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen jossa säädetään turvatoimista maahanmuuttovirastossa kyseisellä lailla on tarkoitus varmistaa turvallinen työympäristö maahanmuuttoviraston työntekijöille ja ja ehkäistä uhkatilanteita ja tämä ilman muuta on hyvä ja tarkoituksenmukainen ja tuettava tavoite voi kuitenkin kysyä miten me olemme antaneet tilanteen mennä siihen pisteeseen että maahanmuuttoviraston tarvitsee turvautua turvatarkastukseen jotta sen työntekijöiden työrauha voidaan turvata se että maahanmuuttovirasto tarvitsee nyt uusia keinoja työturvallisuuden takaamiseen ei saa toimia taas yhtenä uutena esimerkkinä siitä että turvapaikanhakijat ovat lähtökohtaisesti suomelle turvallisuusuhka sillä ei näin ole turvapaikanhakijat ovat ihmisiä joilla on kansainvälisen oikeuden mukaan oikeus saada suomesta kansainvälistä suojelua kun kriteerit täyttyvät tämä inhimillinen seikka on syytä nyt muistaa kun maahanmuuttovirastoa ollaan varustamassa turvatarkastusoikeudella oleellista on kiinnittää huomiota siihen että turvapaikanhakijoiden hakemukset tulevat huolellisesti ja oikeudenmukaisesti käsitellyksi se luo turvallisuutta sinänsä on puhemies valitettavaa että monet julkisen sektorin työntekijät joutuvat kokemaan uhkatilanteita työssään valitettavan usein esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset näin ollen kysymys on laajempikin kuinka turvataan kaikille työntekijöille työrauha ja oikeus fyysiseen koskemattomuuteen oikeus olla ilman häirintää oi keusvaltiossa virkamiesten on voitava tehdä työnsä ilman minkäänlaista painostusta siten molemminpuolisen turvallisuudentunteen vahvistamiseksi vahvistamiseksi on tärkeää että on olemassa perusteltu luottamus oikeusvaltion toimintaan että itse kunkin asia olipa se turvapaikanhakijan asia tai suomalaisen asia tulee asianmukaisesti käsitellyksi

otetaan muutama vastauspuheenvuoro edustaja zyskowicz ja edustaja hongisto
arvoisa rouva puhemies edustaja tuppurainen oli ymmärtääkseni huolissaan siitä että kun säädetään tällainen laki joka mahdollistaa turvatarkastuksen maahanmuuttovirastossa tässä olisi takana sellainen ajatus että turvapaikanhakijat ovat lähtökohtaisesti turvallisuusuhka se ei tietystikään ole tässä takana mutta valitettavasti edustaja tuppurainen elävä elämä on sellaista että maahanmuuttovirastoon on tultu esimerkiksi puukon kanssa ja tämän puukon kanssa on toimittu kesken turvapaikkapuhuttelun tällaisia valitettavia kokemuksia on ja on meidän vastuumme lainsäätäjinä huolehtia siitä että tällaiset tapaukset eivät voisi toistua mieluumminkin kysyn ministeri mykkäseltä onko todella niin että meidän pitää jokaisen valtion viraston osalta erikseen päättää että siellä voidaan tehdä turvallisuustarkastuksia eikö jokin yleislaki olisi

arvoisa puhemies edustaja tuppuraisen sinänsä hyvään puheenvuoroon haluaisin lisätä sen että kun tuppurainen käsitykseni mukaan kantoi huolta siitä että tämä turvallisuustarkastus kohdistuisi pääsääntöisesti näihin turvapaikanhakijoihin niin minä näen asian hieman laajemmin että silloin kun jossakin virastossa tehdään turvallisuustarkastus se tehdään kaikille sinne virastoon tuleville ymmärrykseni mukaan

ei nyt asioida myöskin muita kuin kuin turvapaikanhakijoita ja näin ollen on hieman väärin sanoa että tämä turvallisuustarkastus tai turvatarkastus kohdennettaisiin vain joitakin henkilöitä vastaan pidän kyllä erittäin tärkeänä sen nimenomaan että se on kaikille ja nimenomaan suojataan silloin siellä virastossa asioivia henkilöitä mutta myöskin viraston työntekijöitä se on kaikkien turvallisuuden kannalta tärkeää että tarkastus
tehdään täällä oli vielä yksi vastauspuheenvuoropyyntö edustaja hoskonen ja sitten vastauspuheenvuoro vielä edustaja tuppurainen koska hänen nimensä mainittiin
rouva puhemies todellakin tällainen lainsäädäntö jolla turvataan ihmisen turvallinen työympäristö on mielestäni hyvä ja perusteltu kuten edustaja zyskowicz omassa puheenvuorossaan kuvasi tilannetta kyllä tällaisia tapahtumia tapahtumia varten pitää olla toimivat käytännöt ja nimenomaan kun ollaan virantoimituksessa kaiken julkisen toiminnanhan tulee perustua lakiin ei siellä voida ruveta tekemään viranomaistoiminnassa mitään muuta kuin sitä mihin laki heidät erikseen velvoittaa tai antaa oikeuden sen takia nämä lainsäädännöt pitää laittaa ajan tasalle voin sanoa että kun esimerkiksi muutamia vuosia sitten lievän käsivamman takia jouduin turvautumaan lääkärin apuun joensuussa

lääkärille pääsyä että kyllä siellä kesäiltana se meno oli sellaista että siellä olisi ollut tarvetta isommallekin määrälle turvamiehiä kun siellä oli todella hurjaa touhua se kesäöinen meno sairaalan vastaanotolla kyllä ymmärrän näiden ihmisten turvattomuuden tunteen ja siihen pitää olla vastine niin

puhemies laki on varmasti perusteltu ja kannatettava ja ja tarpeellinen on selvää että maahanmuuttoviraston työntekijöiden kuten muittenkin työntekijöiden jokaisen oikeus on tehdä työtä ilman pelkoa fyysisestä uhasta tai häirinnästä tai mistään sellaisesta joka estää virkamiehen asiallisen toiminnan valitettavasti tätä uhkailua tapahtuu edustaja zyskowicz tänä päivänä esimerkiksi sosiaalitoimistoissa monia tapauksia on tullut myös julkisuuteen joissa on todella väkivaltatilanteita jouduttu käsittelemään niin että kysymys ei ole nyt aivan uniikki maahanmuuttoviraston kohdalla mutta halusin puheenvuorollani osoittaa että että se että maahanmuuttovirastolle mahdollistetaan turvatarkastukset erillislailla ei saa olla omiaan ikään kuin käytettäväksi keppihevoseksi siinä keskustelussa jossa kiistatta jotkut haluavat leimata turvapaikanhakijat turvallisuusuhaksi tätäkin asiaa on voitava käsitellä asiallisesti sellaisena kuin se on

arvoisa rouva puhemies silloin kun henkilöt tekevät töitä työpaikallaan lähtökohdan pitää olla se että työtä saa tehdä turvallisessa ympäristössä tämä koskee opettajia kouluissa se koskee ensihoitajia pelastuslaitoksen työntekijöitä kaikkia ihmisiä se on se on lähtökohta kaikki sellaiset toimet joilla tätä turvallisuutta pyritään parantamaan ovat tervetulleita ehkä tässä taustalla on ollut välillä jopa vääränlainen asennoituminen suvaitsevaisuuteen meidän pitää olla suvaitsevaisia mutta meidän ei pidä suvaita missään tilanteessa sellaista käytöstä joka asettaa ihmiset painostuksen alle jossa väkivallan uhkaa käytetään ja näin pois päin

arvoisa rouva puhemies on totta että maahanmuuttovirastossa asioivat henkilöt yleensä käyttäytyvät rauhallisesti ja asiallisesti eli ei tietenkään pidä yleistää mutta mielestäni ei myöskään pidä vähätellä sitä huolta jonka maahanmuuttoviraston oma henkilökunta on ilmaissut he esittivät vetoomuksen syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista oman työturvallisuutensa parantamiseksi ja ajattelen että tämä lakiesitys on

hakijoita joilla on mielenterveysongelmia jotka ovat lähtöisin konfliktialueilta ja myös uhkaavia tilanteita ja ja häiriökäyttäytymistä sen takia en itse näe tässä yhteydessä sitä huolta jonka edustaja tuppurainen esitti että tätä käytettäisiin nyt jollakin tavalla turvapaikanhakijoita vastaan täytyy muistaa myös se että turvapaikanhakijat saattavat aiheuttaa uhkatilanteita myös toisilleen

arvoisa puhemies meillä on tosiaan pitkään ollut muun muassa tuomioistuimissa turvatarkastukset ja siellähän asioi monenlaista ihmistä siellä on avioeroasioita lasten huoltoasioita rikosasioita ei heitäkään lähtökohtaisesti ole leimattu miksikään mutta siellä halutaan varmistaa turvallisuus kun

niin tuomioistuimen tiloissa ei ollut turvatarkastusta ja siellä tapahtui puukotus eräs ystäväni oli siellä käräjätuomarina ja ja siinä sitten mietittiin kun siellä oli avoimia ovia että mitä jos olisi sieltä takaa tullut se on tosi tosi huoli koska ihmiset voivat olla tyytymättömiä päätöksiin en oikein ymmärtänyt sitä että jos tehdään hyviä päätöksiä se luo turvallisuutta aivan kuin se sisältäisi viitteen että siellä ei nyt tehdä hyviä päätöksiä tai vaikka tehtäisiin huonoja niin niistä pitää valittaa muutoksenhakukeinoin eikä mennä puukon kanssa heilumaan että nyt en oikein ymmärtänyt tätä

arvoisa puhemies nyt kun ministeri on paikalla tosiaankin haluaisin kysyä siitä voisiko tämä esitys olla tien aukaisu sille että näitä turvatarkastuksia olisi enemmän eri virastoissa ikävää kysyä tällaista asiaa tällaisessa salissa mutta maailma on muuttunut meillä on varmasti vielä kipeinä muistoina muun muassa jokela ja muut koulujutut mitä on ollut meillä pitää riittää rahaa virastoihin sillä tavalla että ihmiset jotka työskentelevät siellä tietävät että he voivat olla turvassa työpaikallaan ja että ainakin kaikkein raskaimmat ja pahimmat aseet mitä mahdollisesti on mukana saadaan turvatarkastuksessa ottaa pois tämä on asia johon meidän pitää uskaltaa katsoa ja tämä on asia josta meidän pitää uskaltaa keskustella niin ikävä kuin se asia käytännössä onkin

puhemies tämä esitys tosiaan pohjaa maahanmuuttoviraston henkilökunnan omiin toiveisiin jotka ministerille ja hallintovaliokunnalle ja kansanedustajille laajemminkin toimitettiin ja on hyvä että on ryhdytty nopeasti toimenpiteisiin asian korjaamiseksi me varmasti kaikki tässä salissa tiedämme riippumatta poliittisista mielipiteistämme että maahanmuutto ja turvapaikkapoliittisten kysymysten ympärillä kuohuu ja migri on tietenkin näiden kysymysten keskiössäkin monin tavoin riippumatta siitä minkälaisia poliittisia päätöksiä tehdään on päivänselvää että maahanmuuttoviraston henkilökunnan mahdollisuudet ja edellytykset työskennellä ja hoitaa työnsä asetusten mukaisesti on taattava samaan aikaan kuitenkin on hyvä muistaa että alarmismiin ei varsinaisesti ole syytä suurin osa asiakkaista tuollakin käyttäytyy varsin asiallisesti kuten tässä muun muassa edustaja räsänen ja kumppanit totesivat siitä huolimatta on tärkeää että saamme tämän asian korjattua ja maahanmuuttovirastosta pääsemme varmasti tänään keskustelemaan vielä

arvoisa puhemies juuri näin kuin täällä on puhuttu että kaikkien työntekijöitten turvallisuus ja myöskin niitten henkilöitten turvallisuus jotka eri palveluja tarvitsevat on turvattava mutta on tietysti myös mietittävä mistä se turvallisuus koostuu on kyllä todella hälyttävää jos meidän ainoa vastauksemme on se että että näitä turvajärjestelmiä kehitetään mutta silloin kun se on välttämätöntä niin varmasti näin on mutta ymmärrän varsin hyvin edustaja tuppuraisen puheenvuoron minusta se oli hyvin tasapainoinen kun siinä otettiin eri näkökohtia tähän keskusteluun huomioon itsekin olen sitä mieltä että että meidän pitää välttää sitä että että osoitetaan sormella joitakin tahoja meillä on valitettavasti näitä turvallisuusongelmia hyvin monessa paikassa

se on todellakin tullut oikein hyvin ja ilahduin siitä kuinka eri puolueista on todettu se miten tällaista yleislakia niin kuin edustaja zyskowicz sanoi tarvittaisiin käytännössä tänä päivänä useassa eri paikassa itse olen työskennellyt ulkomaalaispoliisissa vuosia ensin turvapaikkatutkinnassa ja sitten tein maastakarkotusesityksiä maahanmuuttovirastolle ja olimme paljon maahanmuuttoviraston kanssa yhteistyössä tietenkin

tässä lyhyen vastauspuheenvuoron aikana korostan nyt vielä sitä että pitäisi laittaa pohdintaan se että jokaisella viranomaisella olisi työrauha ja työturvallisuus olemassa ettei kävisi niin kuin kollegalleni poliisissa että häntä kirveellä lyötiin päähän ja hyvä ettei menettänyt henkeänsä

arvoisa rouva puhemies keskustelu on hyvinkin turvallisuuteen vetoavaa ja kysynkin ministeriltä nyt kun tällainen lakiesitys eduskuntaan on tuotu voitaisiinko nyt tästä katsoa että valtion virkatehtävissä olevien ja eri viranhaltijatoimistojen turvallisuudesta suoritettaisiin tällainen yleinen turvallisuuskartoitus jota jota sitten voitaisiin mahdollisesti jalostaa niin että missä ne riskit ovat todellisia niissä voidaan sitten kääntyä sellaisen toiminnan piiriin jossa näitä turvatarkastuksia tehdään nyt vähättele yhtään ja pidän kunnioitettavana sitä että nimenomaan tämä on lähtenyt henkilöstön omasta toiveesta mutta kun tiedän että näitä toiveita on huomattavasti enemmän muuallakin niin ehkä olisi nyt tämmöinen valtakunnallinen viranhaltijaturvallisuusarviointi suoritettava riskiperusteisesti ja sen jälkeen tehtävä lainsäädäntöä jos se on tarpeellista
vielä yksi vastauspuheenvuoro ja sitten puhujalistalle jos haluaa ministeri tässä välissä niin voi vastata kun tiedän että teillä on seuraava meno jo meno jo tulossa edustaja räsänen joona viimeinen vastauspuheenvuoro tässä vaiheessa
arvoisa puhemies tämä on tarpeellista lainsäädäntöä vastaa juuri siihen huoleen joka akuutisti on maahanmuuttoviraston henkilöstöltä tullut on hyvä että tämä asia laitetaan kuntoon kun tätä keskustelua kuunteli niin eihän tässä juurikaan mitään erimielisyyttä tämän salin osalta ollut ihan yhtä mieltä oltiin siitä että kaikilla työntekijöillä missä tahansa ministeriössä on oltava oikeus turvalliseen työympäristöön se on ihan selviö ja sen pitäisi laajemminkin olla ihan koko työelämässä aivan selvää että kun työtä teet niin voit luottaa siihen että teet sitä turvallisessa ympäristössä

arvoisa puhemies kiitos rakentavasta keskustelusta todella tämä ikään kuin uhka arvio tältä osin näyttää olevan eduskunnalla laajasti samansuuntainen että totta kai niin henkilöstön kuin tässä tapauksessa myöskin turvapaikanhakijoiden fyysinen turvallisuus on pystyttävä takaamaan ja jos se edellyttää turvatarkastuksiin liittyviä toimivaltuuksia siten kuin hallituksen esityksessä esitetään niin tuntuu että sille on laaja tuki täällä eduskunnassa ja ja hyvä niin näin tätä turvallisuutta on on hyvä rakentaa vakaalle pohjalle myöskin on varmasti niin kuten ehkä tulkitsen täällä esimerkiksi edustaja kiurun puhetta että uhkaava käytös ei ansaitse suvaitsevaisuutta eli jos on selkeästi tilanne jossa nähdään että joku on tuomassa väkivaltaan

tai muuten uhkaavaan käytökseen liittyviä esineitä niin turvatarkastuksia pitää pystyä tässä suunnassa tekemään vaikka me olemmekin tarkkaan suomessa halunneet katsoa että perusoikeuksiin liittyy myös ylimääräisen puuttumattomuuden periaate ja samalla myös on tietysti niin kuten esimerkiksi edustaja meri viittasi että riippumatta siitä mitä mieltä ollaan minkä tahansa viranomaisen päätöksistä ne eivät koskaan voi perustella uhkaavaa käytöstä tai väkivaltaa oli sitten kysymys verovirastosta tai kansaneläkelaitoksen toimipisteestä tai maahanmuuttoviraston toimipisteestä myöskin olen samaa mieltä siitä mihin edustaja tuppurainen täällä kiinnitti huomiota että totta kai tämä ei ole tarkoitettu indikoimaan että kyse olisi turvapaikanhakijoista jotka aiheuttaisivat erityisen turvallisuusuhan tässä on myös kysymys maahanmuuttoviraston toimipisteiden suojaamisesta ehkä maahanmuuttovihamielisiltä aktivisteilta jotka ovat myös valitettavasti syyllistyneet väkivaltaisiin tekoihin ja joilta on myöskin tullut uhkauksia uhata puhuttelutilanteita eli eli sinänsä kyse on molemmista suunnista on myös tietysti selvää että kun meillä on tuhansia ihmisiä jotka ovat pitkään olleet vastaanottokeskuksissa ja ovat tulleet väkivaltaisista oloista niin silloin kynnys uhkaavaan käytökseen myös voi olla madaltunut ja sikäli sitäkään faktaa ei tietysti kannata kannata muuksi yrittää yrittää puhua täällä on noussut sitten esiin kysymys siitä miksi säädämme turvatarkastuksia tai sen laajempia valtuuksia nyt nimenomaan maahanmuuttovirastolle niitä on aikaisemmin tosiaan ollut käytössä tuomioistuimissa ja valtioneuvoston toiminnassa ja eräissä muissa tarkkaan rajatuissa viranomaisissa meillähän on ollut se perinne tarkalla rimalla katsotaan milloin henkilön fyysiseen koskemattomuuteen on riittävän tarpeellinen syy puuttua jos puhutaan verovirastosta kansaneläkelaitoksen toimipisteistä ja mitä vastaavia on niin voi kysyä onko ollut riittävän matala kynnys siihen että sielläkin pitäisi systemaattinen turvatarkastus henkilön yksityistavaroihin tehdä tähän asti tämmöistä syytä ei ole nähty riittävän tärkeäksi totta kai näitä arviointeja sisäisen turvallisuuden alalla tehdään jatkuvasti mutta laitan kyllä mieleen tämän mitä täällä useat edustajat toistivat että onko nyt kaksituhattakahdeksantoista sellainen vaihe että täytyy hieman tarkemmalla kammalla myös katsoa kun meidän turvallisuusympäristö on moninaistumassa ja ehkä yllättäviä tekoja saattaa olla suuremmalla todennäköisyydellä edessä kuin mitä on ollut perinteisessä suomalaisessa ympäristössä mieluummin varaudutaan niihin systemaattisesti etukäteen niin että kyllä tämäkin on syytä katsoa kannattaako

arvoisa rouva puhemies kyllä maailma on muuttunut ja pidän erittäin hyvänä sitä että ennakoidaan ja analysoidaan tilanteita myös tulevaisuuteen päin laivatkin seilaavat tuurillaan vanha sanonta pitää paikkansa emme tiedä mitä vastaan tulee maahanmuuttovirasto ei todellakaan ole se ainoa jossa täytyy kiinnittää huomiota turvallisuuteen meillä on päivystys meillä on sairaalat meillä on koulukodit meillä on laivat sosiaalitoimi on paljon erilaisia paikkoja joissa joissa voidaan miettiä

onko siellä turvallista työskennellä onko siellä turvallista asioida on erittäin tärkeää että näihin asioihin kiinnitetään huomiota ja avoimet ovet ajatus suomessa joutaisi mielestäni romukoppaan monessa paikassa ovien pitäisi olla lukittuina ja selkeä tieto siitä kuka sisään tulee tämän asian valmistelussa on kuultu asiantuntijoita muun muassa poliisiosasto on ottanut huomioon että turvatarkastajan koulutukseen tulisi kiinnittää huomiota varmasti juurikin näissä asioissa pystytään sitten mahdolliset pelot mitä täällä esimerkiksi edustaja tuppurainen nosti esiin esiin huomioimaan että kaikki tapahtuu oikein ja asianmukaisesti niin kuin kuuluukin kyllä tuo yleislaki minkä edustaja ben zyskowicz nostitte esille oli juuri se mitä itsekin olisin halunnut sanoa voisimme todellakin miettiä mitä kaikkia osa alueita tällaisen lain tulisi kattaa olen itse työskennellyt yöaikaan vuosikausia elikkä tiedän mitä on olla tilanteessa jossa hälyttimet jossa hälyttimet alkavat soimaan ja poliisipartiot saapuvat paikalle siitä syystä että joku yrittää tunkeutua sinne työyksikköön kyllä ne tilanteet ovat hyvin pelottavia ja järkyttäviä varsinkin kun yksin työskennellään siellä on lääkkeet se vetää toki myös muita muita henkilöitä sinne paikan päälle koskaan ei tiedä kuka tulee elikkä turvallisuutta yleisestikin tulee parantaa miten me me voisimme järjestää turvallisuuskoulutusta ja kykyä myös puhejudoon meille kaikille kansalaisille hyvä ministeri
arvoisa rouva puhemies kuten debatissa varmaan kaikki totesimme tällainen muutos tarvitaan että saamme turvallisuuden taattua myös maahanmuuttoviraston työntekijöille kaikissa olosuhteissa ja hyvä niin kun maahanmuuttovirastosta puhutaan on tietenkin selvää että he ovat se taho tässä yhteiskunnassa joka pitkälti myös toteuttaa hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman poliittisia linjauksia sitä kautta on on hyvä nostaa esiin se että me kaikki olemme varmasti lukeneet uutisia siitä miten esimerkiksi turvapaikanhakijoiden oikeusturvakysymykset ovat heikentyneet suomessa viime aikoina tämän turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman myötä jos me katsomme niitä syitä minkä takia ongelmakäyttäytymistäkin saattaa esiintyä minä en nyt siis millään tavalla puolusta sitä jos joku aiheuttaa häiriötä vaikkapa maahanmuuttovirastossa mutta minä viittaan siihen että syitä saattaa löytyä esimerkiksi puhtaasta arkisesta epätoivosta joka perustuu siihen että jos ihminen tietää että hänet ollaan lähettämässä vaaralliselle alueelle jonka suomi on luokitellut turvalliseksi muista maista poiketen niin tästä johtuen ihminen saattaa olla lähdössä hengenvaaraan vasten tahtoaan tämä saattaa herättää ihmisessä monenlaisia reaktioita kyse ei tietenkään ole maahanmuuttoviraston työntekijöiden

siksi olisi perusteltua myös laatia kokonaisvaltainen arvio siitä miten nämä heikennykset ovat käytännössä tapahtuneet ja miten me voisimme jatkossa ehkä korjata mahdollisia ylilyöntejä on jonkun verran selvityksiä jo nyt käynnistettykin ja nostaisin vielä esiin sen yhden jota ei ole käynnistetty ja se on selvitys migrin toiminnasta yleisesti vihreät ovat sitä moneen kertaan esittäneet

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvatoimista maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain kahdeksannenkymmenennenkolmannen pykälän muuttamisesta on todellakin tarpeellinen ja kannatan sitä lämpimästi arvoisa puhemies maahanmuuttovirasto tekee isoja päätöksiä yksilöiden kannalta ja kokemukseni mukaan

aiheuttavat

tunteita kerroin tuossa että olen tehnyt niitä maastakarkotusesityksiä joissa perusteena yleisimmin olivat ne vakavat vakavat rikokset jotka olivat yhtenä syynä siinä kokonaisharkinnan jälkeen että että saattoi saattoi esittää henkilöä maasta karkotettavaksi kuitenkin opin aina huomaamaan sen että näille

nyt minä puhun rikostaustaisista se tuomio siitä itse rikoksesta ei ollut läheskään niin merkittävä asia kuin se että heitä alettiin esittämään karkotettavaksi pois maasta elikkä sen takia me

nyt tätä maahanmuuttovirastoa kyllä semmoisena instanssina johon todellakin kohdistuu niitä suuria tunteita ja ja joskus ne voivat valitettavasti sitten ilmetä ja esiintyä jopa väkivaltaisina tekoina tai niitten yrityksinä elikkä elikkä yhä edelleen toistan itseäni ja sanon että tämä hallituksen esitys on hyvä ja tarpeellinen
arvoisa puhemies toivon että tämä lakiesitys nähtäisiin ja käsiteltäisiin nimenomaan työturvallisuuden näkökulmasta eikä niinkään ikään kuin turvapaikkapoliittisena linjauksena tässä suhteessahan maahanmuuttoviraston henkilökunnan työturvallisuuden tasoa nostettaisiin samalle tasolle kuin valtioneuvostossa tuomioistuimissa ja sisäasiainhallinnossa poliisin ja rajavartiolaitoksen toimitiloissa mielestäni tälle on todellakin hyvät perustelut ihan lähtien niistä uhkatilanteista joita näissä yksiköissä on tosiasiallisesti esiintynyt tässä keskustelussa nyt on nostettu esiin myös muiden julkisia palveluja tarjoavien toimipisteiden turvallisuusuhkia sosiaalitoimistot verovirasto koulut päivystyspoliklinikat kenties muutkin terveydenhuollon yksiköt on hyvä että ministeri mykkänen totesi että on valmis myös näitä tarkastelemaan

ja millä tavoin mielestäni olisi tärkeää saada jo tilannekuva kirkkaammaksi minkälaisia turvallisuusuhkia näiden näiden palveluja tarjoavien yksiköiden henkilöstöjen kohdalla on sitä kuitenkin toivon että yhteiskuntamme voisi säilyä ja ja säilyttää sen avoimuuden joka sillä tällä hetkellä on että meillä ei niitä vartijoita joka koulujen oville tarvittaisi tai terveyskeskusten päivystyspoliklinikan kaikille asiakkaille tarvitsisi turvatarkastuksia tehdä eli siinä suhteessa tilanne nyt uskoakseni kuitenkin vielä on kohtuullisen

käytän puheenvuoron tuodakseni esiin sen jo vastauspuheenvuorossa sanomani asian että tulisi harkita jonkunnäköistä yleislakia meillä on nyt käsittelyssä noin kolmekymmentä sivua ehdotusta maahanmuuttovirastossa tehtävistä turvatarkastuksista ja täällä kerrotaan että meillä on erikseen valtioneuvostoa eduskuntaa poliisin tiloja ja oikeuslaitoksen tiloja koskevia turvatarkastuslakeja mutta kun tiedämme että valitettavasti sosiaalitoimistoissa ja monissa muissa paikoissa myös syntyy vaaratilanteita tai uhkaavia tilanteita niin mietin sitä onko todellakin tarkoituksenmukaista esimerkiksi jokaista virastoa varten tehdä oma laki kuten tässä nyt maahanmuuttovirastoa varten joka vielä voi synnyttää sellaisia mielikuvia mihin edustaja tuppurainen kiinnitti huomiota eli kyllä ministerille ja hallintovaliokunnalle joka tätä tulee ymmärtääkseni käsittelemään esitän todellakin sen harkittavaksi että olisi joku yleislaki no luonnollisesti kun siinä puututaan ihmisten perusoikeuksiin se on selvää että vaikka yleislaki olisi mahdollistava niin sitten esimerkiksi viraston päällikkö tai joku muu voisi

systeemistä joka tapauksessa nykykäytäntö näköjään että jokaista virastoa kohti säädetään oma lakinsa tuntuu minusta aika epätarkoituksenmukaiselta

tähän asti ovat turvatarkastuksia tehneet erilaiset turvapalveluita myyvät yritykset mutta pitää muistaa että näillä yrityksillä siellä turvatarkastuksia tehdessään ei ole oikeutta mennä henkilöön menevään tarkastukseen saakka vaan he ovat siellä vain sitä varten että jos jotakin kahakkaa syntyy niin he voivat sitten siinä tilanteessa auttaa näitä ihmisiä elikkä tässä mennään tavallaan sille sille tasolle millä esimerkiksi eduskunnassa ollaan tai valtioneuvostossa ollaan tai tuomioistuimissa elikkä siellä voidaan henkilö joka tulee taloon asioimaan perusteellisesti tarkastaa ettei hän tuo mukanaan jotain asiatonta väkivallankäyttövälineitä tai siihen viittaavaa joitain myrkyllisiä aineita tai vastaavia tämän takiahan tämä lainsäädäntö pitää panna ajan tasalle pitää muistaa että suomihan on vapaa maa että tuolla kadulla jokainen kulkija voi kulkea vapaasti vapaasti pelkäämättä mitään tarkastuksia tai muita mutta sitten kun mennään asioimaan virastoihin tässä tapauksessa maahanmuuttovirastoon jossa on ihan selkeästi ollut riski viimeaikaisiin tapahtumiin nähden ja on tilanne maailmassa muuttunut viimeisten kuukausien tai viimeisten vuosien aikana niin tässä on vain syytä varautua siihen että niillä ihmisillä jotka siellä työtään tekevät olisi turvallinen työympäristö pitää muistaa että jokainen jokainen konfliktitilanne konfliktitilanne mikä siellä syntyy on potentiaalisesti vaaratilanne ja siinä voi joku viaton ihminen menettää terveytensä ja pahimmillaan henkensä

pitää saattaa voimaan

arvoisa puhemies kannatan lämpimästi edustaja zyskowiczin ehdotusta siitä että tästä tehtäisiin yleislaki sehän voisi olla tosiaan esimerkiksi valtioneuvoston asetus millä se säädettäisiin voimaan siinä voisi ehkä sitten olla enemmän sitä laillisuusarviota ei ole todellakaan tarkoituksenmukaista että tämä joka viraston kohdalta täällä tuotaisiin kansaneläkelaitos maistraatit ja niin edelleen jos sitä tarvetta

käyneet kaikki perustuslakivaliokunnan tarkastelun ne ovat kyllä ihan perustuslain mukaisia ja ihmisoikeussopimusten kanssa sopusoinnussa eli nyt en tiedä mitä mitä tarkoitetaan ylilyönneillä harkintavaltaa kaikilla on aina kenelläkään ei ole kristallipalloa ja ja jokainen varmasti siellä yrittää parhaansa tehdä ja siksi voi myös hakea muutosta mutta ei voi myöskään olla niin että jos ihminen on tyytymätön päätökseen niin se tarkoittaa sitä että me jotenkin ahdistumme siitä niin paljon emme edes oikein uskalla puhua siitä ja ajattelemme sitten näin että no jääköön nyt tänne koska tämä nyt on niin vaikeata kun hän on tästä eri eri mieltä olen olen ehdottomasti sitä mieltä että kyllä meillä täytyy olla selkeät säännökset näihin asioihin jokainen suomen kansalainen ja suomalainen tässä joutuu joutuu noudattamaan näitä päätöksiä ja lainvoimaisia päätöksiä itse kukin meistä siinä ei kauheasti auta vaikka kuinka jalkaa polkisi edustaja juvonen esitti hyvän hyvän keinon tämän puhejudon eli opetella käymään vaikeissa tilanteissa sitä suullista jumppaa ettei tarvitse ottaa nyrkkejä avuksi
arvoisa puhemies realiteetit on tunnistettava ja tunnustettava ja näin on että maahanmuuttovirasto tarvitsee nyt turvatoimia ja tämä laki on perusteltu ja ja kannatettava mutta aina on syytä myöskin kysyä miksi miksi me olemme tässä pisteessä kun kuitenkin yhteiskunnan intresseissä olisi ennalta ehkäistä sitä että asiakastilanteissa joudutaan konfliktitilanteisiin ja kun tarkastelemme lain perusteluista sitä syytä minkä takia nyt tässä että erityislainsäädännöllä ollaan tuomassa turvatoimia niin syyksi mainitaan se että että käsittelyajat kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoitten asioitten käsittelyssä ovat pidentyneet ja useat hakijat hakijat jotka ovat uusintahakijoita ovat turhautuneita omassa prosessissaan ja siitä aiheutuu turvapaikkapuhuttelutilanteeseen ja hakemuksen käsittelytilanteisiin kielteisiä tunteita tähän ovat maahanmuuttoviraston työntekijät myöskin viitanneet omassa vetoomuksessaan he kohtaavat epäluottamusta turhautumista ja aggressiota virastoa kohtaan niiltä turvapaikanhakijoilta jotka kokevat että heidän hakemustaan ei ole heidän näkökulmastaan riittävällä tarkkuudella käsitelty tämä on mielestäni seikka minkä kohdalle meidän tulisi pysähtyä kun on esitetty myös painavia puheenvuoroja muun muassa korkeimman hallinto oikeuden presidentti pekka vihervuori on puhunut turvapaikanhakijoitten oikeusturvan puutteista meidän on luotava paitsi niitä tosiasiallisia keinoja puolustautua väkivaltaista käyttäytymistä kohtaan työntekijät tarvitsevat turvaa myös luottamusta tähän yhteiskuntaan ne ennalta ehkäisevät tästä epäluottamuksesta kumpuavaa aggressiivista käyttäytymistä ja tähän puhemies haluaisin meidän kiinnittävän huomiota että

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys maahanmuuttoviraston turvallisuuden parantamiseksi on kannatettava työntekijöiden päiväkodeissa virastoissa kouluissa ja sairaaloissa pitäisi saada tehdä töitään ihan rauhassa eriarvoisuuden lisääntyminen on myös omiaan lisäämään tyytymättömyyttä tuskaa turhautuneisuutta kun elämässä tulee seinä vastaan se voi nostaa tunteet niin pintaan ettei käyttäytymiskontrolli enää pidä ihmisellä uhkatilanteita syntyy myös kelan toimipisteissä on koettu näitä uhkatilanteita ennen vanhaan maaseudulla oli sellainen tapa että kun lähdettiin pois kotoa laitettiin luuta oven taakse ja se oli sillä siisti voi luottaa siihen että kukaan ei taloon mennyt maailma on nyt muuttunut ajat ovat muuttuneet ja nyt kun on

ehdotettu tämmöistä yleislakia niin sitä pitää varotoimenpiteenä harkita tarkasti

arvoisa rouva puhemies edustaja tytti tuppurainen nostitte esiin mahdolliset syyt siihen miksi tämä laki on nyt tarpeellinen ja muun muassa sen että ihmiset jotka odottavat siellä niitä päätöksiään turhautuvat ja kokevat epäluottamusta ja myös aggressioita ja ja nämä ovat taustalla syitä siihen minkä takia tilanteet ovat epävarmoja epävakaita ja turvattomuuden tunteita syntyy minusta on on erittäin tärkeää että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä esimerkiksi kun henkilö saapuu suomeen siellä rajalla ymmärtääkseni nyt annetaan myös jonkunlaista ohjeistusta ja neuvontaa siitä millä tavalla suomessa toimitaan ja mikä on meidän lainsäädäntö ja miten meillä tulee olla ja käyttäytyä niin samalla kerrotaan realistisesti se että että asiat eivät välttämättä etene suomessa nopeasti virkapäätökset kestävät oman aikansa niinhän ne kestävät meille suomalaisillekin kun me odotamme erilaisia päätöksiä niin niin kestää hyvin pitkään ennen kuin vastauksia saa ja tämä on se kylmä tosiasia se aiheuttaa turhautumista se aiheuttaa pettymystä ja on toki ymmärrettävää että se voi aiheuttaa myös niitä aggressioita mutta näihinkin asioihin se sydän mukaan ja se ihmisen kohtaaminen huolimatta siitä onko hän kantasuomalainen onko hän ulkomaalainen onko hän turvapaikanhakija ja kerrotaan että ikävä kyllä näin on ja tuetaan mahdollisesti myös siinä tunteen käsittelyssä kyllä se on ihan ymmärrettävää kun joutuu odottamaan ja kokee itse että että tahallisestiko tässä asioita vitkutellaan että siitä suuttuu niin suomalainen kuin varmasti myös turvapaikanhakija maahanmuuttaja eli eli tällä tavalla tulisi edetä inhimillisesti kaikki huomioiden ja asioista puhuen ja kertoen millä tavalla meillä toimitaan ei kuitenkaan juosten eikä huolimattomasti asioita ja päätöksiä tehdä vaan perusteellisesti ja pidän erittäin tärkeänä sitä että perusteellinen käsittely

arvoisa puhemies luottamuksesta viranomaisiin kokemukseni mukaan jos puhutaan turvapaikanhakijoista kyllä he itse tulevat semmoisista maista joissa on ehkä syytäkin siihen epäluottamukseen viranomaisia kohtaan meillä meillä suomessa kuitenkin nämä viranomaiset ovat asiantuntevia ammattilaisia tuntevat lain ja noudattavat hyvää hallintoa kaikin puolin ja ja sitten vielä oma kokemukseni on myös se että kyllä heillä on hyvät vuorovaikutustaidot kohdata asiakkaat ja niitä vaikeita tilanteita niin että kyllä puhejudoa varmasti voi olla ja minun mielestäni sitä joissain työpaikoilla on opetettukin mutta kyllähän se kaikki tulee käytännön työstä ja ja ihan siitä normaalista ihmisen ihmisen kohtaamisesta niin että kyllä minun suomalaiset virkamiehet ansaitsevat kyllä ihan kiitosta että he tekevät hyvin hyvin sitä työtään ehkä on syytä kuitenkin sanoa niin kuin me puhuimme että hallituksen esitys laista on tarpeellinen mutta pitää muistaa se realiteetti että että tämä on enemmänkin

varautumista niihin uhkatilanteisiin valtaosa maahanmuuttoviraston asiakkaista olivat he sitten turvapaikanhakijoita tai siellähän on monia muitakin eri eri syin oleskelulupaa tai jatkolupaa tai muuta hakevia ihan normaalisti normaalisti ja kunnollisesti

arvoisa rouva puhemies kuuntelin hämmästyneenä edustaja tuppuraisen puheenvuoroa en itse allekirjoita lainkaan tuota sdpn näkemystä jossa maahanmuuttoviraston asiakkaiden aggressiolle etsitään syitä suomalaisesta yhteiskunnasta se ei ole suomalaisen virkakoneiston tai virkakoneiston hitauden vika turhautuminen on inhimillinen tunne mutta millään tavalla johda sivistyneellä ihmisellä mihinkään väkivaltaan ja aggressioihin minäkin välillä välillä turhaudun noista sdpn jutuista ja logiikasta tämän migrin turvallisuustason noston tarkoitus on lisätä migrin turvallisuustasoa tästä ei tulisi vetää liian pitkälle meneviä muita johtopäätöksiä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies sata vuotiaan suomen menestyminen on perustunut hyvin pitkälti kykyyn uudistua pienenä kansakuntana meillä ei ole varaa tukeutua menneisyyteen osana globaalia taloutta suomen on pidettävä huolta omasta kilpailukyvystään meidän on kyettävä tunnistamaan kansainväliset muutostrendit annan yhden esimerkin tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla tekninen kehitys kyseenalaisti telepalveluiden tarjonnan järkevyyden valtion monopolina suomi oli silloin eturintamassa ymmärtämässä telesektorin kasvavan yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen vaiheittain ja hallitusti telemarkkinat avattiinkin täydelliselle kilpailulle tänä päivänä suomessa on kansainvälisesti katsottuna erinomaiset ja hinnaltaan edulliset nopeat laajakaistayhteydet jotka palvelevat kaikkia suomalaisia ja antavat rajattomasti uusia mahdollisuuksia tästä huolimatta olemme viimeisen kymmenen vuoden aikana joutuneet tunnustamaan että historian maineteot eivät yksistään riitä kantamaan meitä eteenpäin ja turvaamaan edelläkävijäasemaamme tulevaisuuden digitalisaation maailmassa

nyt puheena oleva lakiesityskin nojautuu eikä vähiten siksi että voisimme kiriä kiinni muiden digitaalisessa kehityksessä saavuttaman etumatkan tarvitsemme päämäärätietoisuutta lunastaaksemme takaisin paikkamme digitalisaation edelläkävijöiden joukossa kansainvälinen megatrendi on että tieto on tulevaisuuden liiketoiminnassa kriittinen tuotannontekijä ja menestyksen avain tietoa syntyy ympärillämme koko ajan kiihtyvällä tahdilla tiedolla johtamisesta on muodostumassa yksi käynnissä olevan digitaalisen murroksen keskeisimmistä kilpailutekijöistä suomella on hyvät edellytykset hyödyntää tietoa kilpailukykytekijänä globaaleilla markkinoilla osaamista ja teknologiaa suomesta ei puutu tieto itsessään ei tuo talouskasvua tai mahdollista hyvinvoinnin kehitysaskeleita syntyvälle tiedolle täytyy jalostaa merkitys ja se täytyy saattaa keskeisten tarvitsijoiden saataville oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan tähän tarvitaan mahdollistava toimintaympäristö ja teknologiset toteutusmallit suomen ei tarvitse asemoida itseään pohjoisen periferiana meillä on kaikki mahdollisuudet toimia tulevaisuudessa kansainvälisenä solmukohtana tiedon ihmisten ja tavaroiden liikkumiselle tämän aseman vahvistamiseksi meidän tulee kytkeä edistyksellinen digitaalinen infrastruktuurimme yhteen uudenlaisten automatisoitujen liikenteen palveluiden kanssa ja rakentaa näistä saumaton kokonaisuus tämän vision toteuttaminen edellyttää sitä että uudistamme liikennealan viranomaisten tehtäviä tämä ei ole ensimmäinen eikä varmasti viimeinen kerta kun viranomaistoimintoja uudistetaan palvelemaan tulevaisuutta ja huolehtimaan suomen iskukyvystä kansainvälisessä kilpailussa meillä liikenne ja viestintäministeriössä on luovuttu perinteisestä jaosta liikenne ja viestintäpolitiikkaan yhteiskuntaa tarkastellaan nyt ministeriössä kolmen kokonaisuuden kautta joita ovat palvelut tieto ja verkot nämä kolme teemaa yhdistävät sekä liikennettä että viestintää ennakkoluuloton ja eteenpäin katsova organisoituminen on osaltaan mahdollistanut sen että olemme tämän hallituskauden aikana pystyneet viemään läpi yhteiskuntamme kannalta merkittäviä uudistuksia liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinoilla arvoisa puhemies esittelen teille tänään hallituksen esityksen jonka mukaisesti liikenneviraston vastuulla olevat tie meri ja rautatieliikenteen ohjaus ja hallintapalvelut muutettaisiin osakeyhtiöksi tämä esitys perustuu hallituksen talouspoliittisen ministeriövaliokunnan linjaukseen jonka valiokunta teki kesäkuussa kaksituhattaseitsemäntoista liikenteenohjauksella ja hallinnalla tulee liikenteen automaation ja digitalisaation edetessä olemaan nykyistä keskeisempi rooli liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamisessa tämä korostuva rooli asettaa merkittäviä paineita liikenteenohjaustoiminnan kehittämiselle meidän on huolehdittava että liikenteenohjaustoiminta on organisoitu siten että se kykenee vastaamaan nopeasti kehittyvän toimialan mukanaan tuomiin haasteisiin sekä muuttuviin asiakastarpeisiin ja että rakenteet tarjoavat parhaat edellytykset hyödyntää muutoksen mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet nyt esitettävällä liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisellä valmistaudutaan liikenteen digitalisaation palveluistumisen ja automaation mukanaan tuomiin toimintaympäristömuutoksiin yhtiöittämisellä edistetään liikenteeseen liittyvän tiedon hyödyntämistä uusien digitaalisten palveluiden kehitystyön tukena ja edesautetaan uuden liiketoiminnan syntymistä lisäksi tällä muutoksella luotaisiin edellytykset operatiivisen liikenteenhallintapalveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiselle sekä lisättäisiin liikenteenohjaustoiminnan taloudellista tehokkuutta ja vaikuttavuutta liikenteenohjaus operatiivista toimintaa sen organisointi yritysmuotoon mahdollistaa hyötyjä joita virastossa ei voida saavuttaa osa liikenneviraston liikenteenohjaustoiminnoista on jo nyt ulkoistettu yritysten hoidettavaksi liikennevirastossa on kuitenkin edelleen varsin laajasti liikenteenohjaustoimintaan liittyviä tehtäviä toiminta yritysmuodossa mahdollistaa virastotoimintaa paremmat edellytykset liikenteenohjausjärjestelmien ja palveluiden kehittämiselle sekä investointien pitkäjänteiselle toteuttamiselle hyvänä esimerkkinä tästä on ilmailu jossa yhtiömuotoinen toiminta lennonvarmistuspalveluissa on ollut arkipäivää jo pitkään hyödyt eivät ole pelkästään taloudellisia ne tarkoittavat myös entistä asiakaslähtöisempiä palveluita jotka hyödyttävät koko suomalaista liikennemarkkinaa uusien digitaalisten ja automatisoituvien liikennepalveluiden globaalissa kilpailussa nyt valmistellun esityksen perusteella liikenneviraston vastuulla olevat meri tie ja rautatieliikenteen ohjaustoiminta sekä näihin keskeisesti liittyvät suunnittelu tuki ja hankintatoiminta sekä tietojärjestelmät yhtiöitettäisiin

voittoa tuottava valtionyhtiö liikennevirasto toimisi jatkossa liikenteenohjaus ja hallintapalveluiden tilaajana sekä perustettavan liikenteenohjausyhtiön strategisena kumppanina liikennevirasto tilaisi uudelta perustettavalta valtion erityistehtäväyhtiöltä yhteiskunnan viranomaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemat välttämättömät liikenteenohjaus ja hallintapalvelut jotka olisivat maksuttomia palveluiden käyttäjille nykyisen toimintamallin periaatteiden mukaisesti muutoksen perusteella ei ole tarkoitus kerätä kansalaisilta tai asiakkailta uusia maksuja perustettavan yrityksen tavoitteena olisi edesauttaa liikenteen kokonaismarkkinoiden kasvua ja yksityisen sektorin palvelutarjonnan kehittymistä yrityksen tavoitteena ei olisi kilpailla markkinatoimijoiden kanssa nyt esitettävällä muutoksella pyrittäisiin ennen kaikkea tukemaan digitaalisen liikenteen myötä syntyvien uusien palveluiden kehitystä kun yhtiö tarjoaisi liikenteenohjauksessa käytettävää ja toiminnan puitteissa syntyvää tietoa mahdollisimman laaja laaja alaisesti ja avoimesti liikenteen toimijoiden käyttöön tietojen avoimuus turvattaisiin lainsäädännöllä samalla huolehdittaisiin viranomaisten salaisiksi määrittämien tietojen sekä liikesalaisten tietojen tietosuojasta yhtiö jalostaisi tietoa myös muiden palveluntuottajien hyödynnettäväksi digitaalisessa liiketoiminnassa pyrkimyksenä on laajentaa tiedon hyödynnettävyyttä uusien digitaalisten palveluiden ja palvelumarkkinoiden synnyttämiseksi ja madaltaa uusien yrittäjien alalle tulon kynnystä yhtiöstä tehtäisiin liikennealan kansallisen kasvuohjelman mukaisesti vahva yhteistyökumppani liikennealan yrityksille yhtiö hakisi aktiivisesti kumppanuuksia joiden kautta markkinaehtoisten tuotteiden ja palveluiden kehitystä voitaisiin vauhdittaa lisäksi yhtiö pyrkisi tekemään innovatiivisia hankintoja tarjoten yrityksille testiympäristön uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun onnistuneet tuotekehityshankkeet helpottaisivat ja nopeuttaisivat yritysten etenemistä kansainvälisille markkinoille yhtiön yhtenä toimintaperiaatteena olisi edistää toimialan yritys ja vientivetoista kasvua tutkimusalan julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yhteistyönä tiiviillä ja vahvasti vuorovaikutteisella yhteistyöllä kyettäisiin kasvattamaan liikenteen kokonaismarkkinaa josta kasvun myötä riittäisi enemmän jaettavaa kaikille alan toimijoille liikenteenohjauspalveluiden ja niiden tietojärjestelmien järjestäminen yhtiömuotoon tehostaisi liikennejärjestelmätasoista liikenteenhallintaa muutoksella yhtenäistettäisiin liikenteenohjauspalveluja sekä luotaisiin edellytykset hakea laajemmin synergioita eri liikennemuotojen välillä näin kyettäisiin myös parantamaan liikenteenohjauksen toimintavarmuutta riskienhallintaa sekä varmistamaan tehokas ja korkeatasoinen tietoturva uuteen yhtiöön syntyisi liikennejärjestelmätasoista kaikki liikennemuodot kattavaa teknistä ja liikenteenhallinnan palveluihin liittyvää osaamista tämä hyödyttäisi esimerkiksi liikenneturvallisuustyön pitkäjänteistä kehittämistä ja tätä kautta loisi edellytyksiä parantaa liikenneturvallisuutta koko liikennejärjestelmän laajuisesti yhtiömuotoinen toiminta olisi läpinäkyvää tuottojen kustannusten ja pääoman käytön osalta osakeyhtiön julkistaessa vuosittain tilinpäätöksensä yhtiö tavoittelisi kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta mikä vuorostaan lisäisi tarvetta ymmärtää asiakkaiden tarpeita parantaisi asiakaspalvelua ja auttaisi kehittämään asiakastarpeita vastaavia palveluita toisaalta palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit kuten investoinnit suunniteltaisiin asiakkaiden ja kannattavuuden ehdoilla näin toiminta tehostuisi kun palvelutuotteiden tuotantokustannukset tunnettaisiin paremmin yhtiön mahdollisuus käyttää joustavasti rahoitusmarkkinoita investointien rahoittamiseen parantaisi myös yhtiön tehdä investointeja nykyistä joustavammin ja pitkäjänteisemmin esityksessä on otettu huomioon että liikenteenohjaustoimintaan liittyy keskeisesti tehokas poikkihallinnollinen viranomaisyhteistyö sekä tätä toimintaa tukeva uutta teknologiaa hyödyntävä tiedonvaihtoympäristö näillä varmistetaan viranomaisten jatkuva ja ajantasainen tilannekuva liikenteestä kyky ennakoida ja tunnistaa mahdollisia liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyviä riskejä liikenteenohjauksessa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä parannetaan viranomaisten toimintaedellytyksiä vastata operatiivisella tasolla oman hallinnonalan liikenteeseen liittyvistä viranomaistehtävistä esitys sisältää tarpeelliset toimialalainsäädännön muutokset erityisesti alusliikennepalvelulain aluevalvontalain ja meripelastuslain muutokset varmistavat yhteistyön jatkumisen viranomaistoimijoiden sekä valtion omistaman ja yhtiömuodossa toimivan liikenteenohjaus tarjoajan välillä samalla yhtiöittämisellä vahvistettaisiin edellytyksiä poikkihallinnollisen viranomaisyhteistyön kehittämiselle ja jatkuvuudelle toimintaympäristön digitalisoituessa ja liikenteen automaation lisääntyessä pitkän aikavälin tavoitteena on että tulevaisuudessa osa liikenneviraston tilaamista liikenteenohjaus ja hallintapalveluista voitaisiin kilpailuttaa niillä uusilla markkinoilla jotka tällä yhtiöittämisellä luodaan siten liikenteenohjauksen peruspalveluiden tuottamiseen saataisiin mukaan muitakin liikennealan markkinatoimijoita tämä luo lisää painetta yhtiölle kehittää toimintaa entistäkin asiakaslähtöisemmäksi ja kustannustehokkaammaksi perustettava valtion erityistehtäväyhtiö olisi liikenne ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa yhtiön ohjaus perustuisi valtionyhtiöiden omistajaohjaukseen toimialalainsäädäntöön ja sen perusteella annettuihin viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin lisäksi yhtiön ohjaus perustuisi sen liiketoiminnan kannalta keskeisen liikenneviraston kanssa tehtävään palvelusopimuksen sisältöön yhtiön perustamisen jälkeen alkuvuonna kaksituhattayhdeksäntoista muodostettaisiin valtion liikenteenohjauskonserni liittämällä siihen liikennevirastosta jo aiemmin yhtiöitetyt kokonaisuudet ja finrail oy arvoisa puhemies nyt esitettävällä yhtiöittämisellä luotaisiin uutta kasvua liikennemarkkinaan sillä parannettaisiin liikennetiedon hyödynnettävyyttä lisättäisiin liikenteenohjauksen taloudellista tehokkuutta sekä edistettäisiin palveluiden asiakaslähtöisyyttä meidän kaikkien hyväksi kiitos

arvoisa puhemies ministeri bernerin kunniaksi on sanottava että hän on katsonut rohkeasti tulevaisuuteen ja hakenut niitä mahdollisuuksia joita liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla on ja tällä kertaa nyt hyödynnetään digitalisaatiota niin kuin ministeri täällä erinomaisella tavalla juuri perusteli tälle rohkeudelle ja kauaskatseisuudelle annan suuren arvon liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla on siis käynnissä laajamittaisia uudistuksia nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenneviraston liikenteenohjaus ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi on yksi osa näitä uudistuksia liikenne ja liikkuminen mullistuvat tulevaisuudessa digitalisaation mahdollistamana meidän on siksi osattava katsoa liikkumista aivan uudella tapaa niin kuin tässä nyt tehdään tällä uudistuksella viritetään myöskin ministeriön hallinnonalalla olevia toimintoja vastaamaan paremmin tulevaisuuden kehittämistarpeisiin liikenteen osalta kysymys on siitä että liikenteenohjauskokonaisuus siirtyy valtion kokonaan omistaman erityistehtäväyhtiön vastattavaksi liikenneohjausyhtiö on siis valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö aivan samoin kuin tällä hetkellä on lentokentistä vastaava finavia tai jäänmurtoon erikoistunut arctia liikennevirastosta liikenteenohjausyhtiölle siirtyvät tieliikenteen meriliikenteen sekä rautatieliikenteen ohjausta koskevat tehtävät liikenneohjausyhtiön operatiivinen toiminta perustuu sopimusperusteiseen strategiseen kumppanuuteen liikenneviraston kanssa ei ole kuitenkaan tarkoitus kilpailla yksityisten toimijoiden kanssa vaan tarkoitus on luoda vahva yhteistyökumppani liikenne alan yrityksille

liikenneohjausyhtiön tarkoituksena on siis edistää liikennetiedon hyödyntämistä ja tukea liikenteen ekosysteemin kehitystä ja vahvistaa samalla liikennealan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja niin kuin ministeri täällä esittelypuheenvuorossaan hyvin totesi näin saadaan lisää jaettavaa liikenneohjausyhtiölle on asetettu useita toiminnallisia tavoitteita sen on oltava kustannustehokas ja nopeampi reagoimaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin yhtiö käyttää vieraan pääoman ehtoista rahoitusta liikenteenohjauskonserni hyödyntää suuruuden ekonomiaa ja siten aikaansaa synergiaetuja ja yhtiöittäminen selkiyttää eri toimintojen rooleja arvoisa puhemies kyseessä on siis maltillisesti voittoa tuottava valtion erityistehtäväyhtiö jolla on kyky investoida ja kehittää omaa toimintaansa tärkeää on turvata tehokas poikkihallinnollinen viranomaisyhteistyö sekä huomioida elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeet henkilöstö siirtyy siirtyy tehtävineen vastuineen ja velvoitteineen virastosta perustettavan yhtiön palvelukseen työsopimussuhteeseen lisäksi on huolehdittava palvelujen häiriöttömän toiminnan ja jatkuvuuden varmistamisesta muutoksen aikana ja totta kai sen jälkeenkin samalla on varmistettava etteivät viranomaismaksut nouse nykytasoon nähden suomessahan meillä tällä hetkellä suurimpia haasteita talouskasvun esteenä on liikenneinfran tila me tarvitsemme ehdottomasti lisää rahoitusta liikenneinfran parempaan hoitamiseen pitkien etäisyyksien ja harvaan asutun maan yksi suuri kilpailuvaltti on se että sillä on liikenteen väylät kunnossa on sitten kysymys teistä tai rautateistä tai ilmaliikenteestä kiitoksia

puhemies todella tällä vaalikaudella on tapahtunut merkittävä muutos mitä tulee yhtiöihin muistelen sitä että vaalikauden alussa finnair finavia vr kaikki olivat enempi tai vähemmän toiminnallisissa vaikeuksissa tällä hetkellä ne ovat erittäin vahvassa iskussa palvelevat ja tekevät työtään hyvin tästä varmasti myöskin ministeriölle ministeriölle lankeaa lankeaa kiitos ja se on tärkeätä on todella tällä vaalikaudella minusta tehty sillä tavalla suunnanmuutos että on nähty liikenne palveluna asiakaslähtöisenä palveluna jossa raja aitoja kaadetaan jossa digitalisaatiota hyödynnetään jossa muodostetaan palvelukokonaisuuksia tämä tämä ei ole edustaja myllykoski mitään

vanhakantaista ajattelua vaan todella todella uutta ajattelua joka palvelee nimenomaan ihmisiä ja sitä uudistumista mistä ministerikin alussa puhui on tärkeätä että on pystytty parantamaan liikenteen iskukykyä ja palvelukykyä tässä tilanteessa kuten edustaja anttila aikaisemmin totesi me tarvitsemme liikennesektorille myöskin lisää rahoitusta aivan välttämättä sitä on nyt tapahtunut täällä korjauspuolella hyvin paljon mutta haasteet ovat todella isot mutta näen juuri tämän uudistamisen otteen automatisaation digitalisaation ja jopa robotisaation hyödyntämisen tässä hyvänä ja ja iloitsen siitä että että tältäkin osin sipilän hallitus menee vahvasti

arvoisa puhemies haluan kiittää ajatusta muuttaa liikenteenohjaus ja hallintapalvelut erilliseksi valtionyhtiöksi muutos vastaa muuttuvan maailman haasteisiin ja antaa meille mahdollisuuden pysyä liikenteen automatisointikehityksen kärkipäässä yhtiö on virastoa ketterämpi joten muutos mahdollistaa nopeamman reagoinnin teknologiseen kehitykseen ja muuttuvan maailman mahdollisuuksiin tulevaisuudessa kaikilla kulkuvälineillä on tekniikan kehittyessä mahdollisuus kulkea ilman kuljettajia jo nyt tämä on todellisuutta esimerkiksi metroliikenteessä monissa kaupungeissa lisäksi automaattiautoja on paljon liikkeellä testikäytössä ja laivojakin pilotoidaan perässä seuraavat myös junat ja lentokoneet maailma on kovaa vauhtia kulkemassa kohti yhä laajempaa automatisointia ja robotiikan suurempaa hyödyntämistä suomalaisen lainsäädännön ja julkishallinnon on tärkeää pysyä tässä kehityksessä mukana jotta varmistamme olevamme valmiina tulevaisuuteen

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat tämän hallituksen esittämän uudistuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja muuttuvassa toimintaympäristössä yleisesti voi todeta että liikenteen muutos tiedon määrän kasvaessa ja digitalisaation kehittyessä vaatii viranomaiselta kokonaiskuvaa muutoksista jotta liikenneinfra pystyy palvelemaan mahdollisimman tehokkaasti käyttäjiä väyläverkolla ja liikennepalveluiden sujuvalla suunnittelulla ja johtamisella on elintärkeä rooli talouskasvun asumisen ja ympäristön kannalta tämän me kaikki kansanedustajat tiedämme tästä organisaatiomallista voi lyhyesti tässä vaiheessa todeta sen että liikenneviraston jakaminen ja etenkin liikenteenohjauspalveluiden yhtiöittäminen valtio omisteiseen erityistehtäväyhtiöön jossa väylävirasto toimisi tilaajaorganisaationa on minun mielestäni omiaan jäykistämään rakenteita koen että osakeyhtiömuoto vähentää toiminnan avoimuutta ja vaikeuttaa näin ollen myös toiminnan ohjausta verrattuna viranomaistoimintaan ottaen huomioon pääluonteen turvallisuusviranomaisina on vaikea ymmärtää miksi nimellisiä tuloja palveluistaan saavat toimijat pitäisi yhtiöittää ja tähän kysymykseen olisi hyvä saada tässä keskustelussa tänään myös ministeriltä vastaus

jakamisen yhtiöittämisen osalta viitataan vain liikenteestä kertyvän tiedon potentiaalin hyödyntämiseen mutta esitys ei sisällä arviota tai tutkimusta paljonko koko liikenteen kokonaismarkkinasta olisi hyödynnettävissä yhtiön liiketoiminnan tuloina

valiokuntatyössä tämä otetaan huomioon ja sitten asiantuntijakuulemisten pohjalta ollaan myös ministeriössä valmiita tarkasti miettimään onko tämä lakiesitys niin sanotusti oikeilla raiteilla eri viranomaisten välinen yhteistyö ei saa millään lailla heikentyä myöskään tämän yhtiöittämisen jälkeen ja tämä kohta vaatii myös hyvin tarkan valmistelun meillä valiokuntatyössä

puhemies on aivan selvää että meidän pitää reagoida maailman ja tässä tapauksessa erityisesti liikenteen muuttumisen näköaloihin digitalisaatio robotisaatio ja se että liikenteestä tulee yhä enemmän a palvelua ja täytyy antaa ministeri bernerille tunnustusta siitä että ministerillä on ollut rohkeutta tehdä erilaisia avauksia ja ideoita tähän reagoimiseen mutta tässä edustaja myllykosken tavoin kyllä haluan kuitenkin pienen varoittavan sormen nostaa ja ja korostaa sitä että kysymys on myöskin siitä millä tavalla tätä reagointia tehdään tässä tapauksessa on haettu malliksi valtion sataprosenttisesti omistamaa erityisyhtiötä elikkä yhtiöittämistä josta nyt luvalla sanottuna sitä tikulla silmään joka vanhoja muistaa on paljon radikaalimpiakin ehdotuksia tässä viime aikoina tullut joista osa on sitten kyllä torppaantunutkin kun sanotaan a niin täytyy ajatella myös se b eli ajatella sitä tilannetta tulevaisuudessa kun tämä yhtiö toimii näitä palveluja jakaa tai myy jossain vaiheessa tulee keskustelu onko tämä valtion ydintehtävää liittyykö tämä valtion omistajapolitiikan ytimeen olla liikennepalvelujen bisneksessä mukana ja sitä sitten verrataan herkästi sivistykseen terveyspalveluihin tai puolustusvoimiin ja joihinkin muihin silloin herää kysymys millä varmistamme että tämä säilyy valtion ja sitä kautta myöskin parlamentin selkeässä selkeässä johdossa jatkossakin ettei sellainen uhkakuva toteudu että vähän aikaa tätä mutta tulevina vuosina sitten myydään ulos ja sitten sitä rahastetaan ja niitä maksuja kerätään ihan eri logiikalla kuin tässä alkuvaiheessa on

arvoisa rouva puhemies tässä hallitus esittää että liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus ja hallintapalvelut muutetaan osakeyhtiöksi ja tehtävät siirretään perustettavaan valtion on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta lukien ja tämän uuden valtion erityistehtäväyhtiön tehtävänä on varmistaa liikenteen sujuvuus ja turvallisuus meri rautatie sekä tieliikenteessä ja tarjota liikenteenohjaukseen liittyviä palveluita on ihan totta että ihmiset haluavat yhä enemmän liikkua mukavammin ja nopeammin ja myös tulevaisuuteen on valmistauduttava valtiovarojen liikennejaosto vieraili muutama viikko sitten hollannissa älyliikenneseminaarissa ja siellä keskusteltiin paljon siitä mikä on itseohjautuvien autojen tulevaisuus meillä on jo suomessa muoniossa testausta käynnissä aurora projektin tiimoilta samaan aikaan valitettavasti saimme tuolla älyliikenneseminaarissa kuulla kuinka yksi henkilö oli kuollut amerikassa tämmöisen itseohjautuvan auton yli ajamana tekniikka ei valitettavasti vielä ole niin pitkällä että sitä voitaisiin kaupallisesti hyödyntää mutta tässä mennään koko ajan eteenpäin sinänsä yhdyn edellä puhuneen edustaja taimelan ajatukseen siitä että tähän osakeyhtiömalliin en ole kyllä tässä erityisen ihastunut varmasti tämä olisi toisella tapaa ollut paremmin hoidettavissa toivon tietenkin kuten täällä edustaja anttila ja monet sanoivat lisää rahoitusta liikenteelle

arvoisa puhemies suhtaudun suurella varauksella lakiesityksessä olevaan tie meri ja rautatieliikenteen yhtiöittämiseen osana liikenne ja viestintäministeriön virastouudistusta etenkin vts toimintojen eli meriliikenteen alusliikennepalveluiden yhtiöittäminen herättää isoja kysymyksiä esimerkiksi viranomaisyhteistyön tulevaisuudesta esimerkiksi meriliikenneohjaajat ry on todennut että yhtiöittäminen heikentäisi suomen meriliikenteen

toimivaa yhteistyötä puolustusvoimien rajavartiolaitoksen poliisin tullin ja trafin kanssa yhtiöittämisen myötä meriliikenneohjaus menettää viranomaisstatuksensa uhan alla on esimerkiksi oikeus käyttää puolustusvoimien tutkaverkkoa vts toiminta on täyttä viranomaistoimintaa jota säännellään vahvasti myös kansainvälisillä säännöksillä minkä vuoksi sitä tulisi käsitellä omana kokonaisuutenaan liikenteenohjaustoimintojen uudistuksessa esimerkiksi mahdollisessa poikkeustilanteessa vts toiminta on suomen aluevesien valvonnan ja turvallisuuden takaamisen kannalta äärimmäisen tärkeää vts keskukset estivät viime vuonna ainakin kymmenen onnettomuutta ja estivät samalla mahdollisia ympäristökatastrofeja esimerkiksi länsi suomen meriliikennekeskus vastaa alusliikenneohjauksesta suomen länsirannikolta hangon länsipuolelta aina tornioon asti suomelle erittäin tärkeää päättäjien tehtävä on varmistaa että tämä työ voidaan tehdä mahdollisimman hyvin jatkossakin siksi ei ole yhdentekevää kysyä miten viranomaisvaltuuksien ja vastuiden määrittely poikkeustilanteessa hoidetaan uudessa yhtiössä suomessa toimii tällä hetkellä kolme vts keskusta jotka antavat vuorokauden ympäri alusliikennepalvelulaissa määriteltyjä informaatio liikenteenjärjestely

arvoisa puhemies itse en niinkään pelkää tätä yhtiöittämistä koska yhtiöittäminen on vain hallintamuoto mutta kuitenkin kysyisin täällä olevilta ministereiltä mitä mieltä te olette omistajaohjauksesta ja ehkä jopa eduskunnan ohjauksesta siinä tilanteessa jos minä olen oikein oikein käsittänyt että tänne tulee tytäryhtiö meillä on valtion omistama erityisyhtiö ja sitten tulee tytäryhtiö raideliikennettä varten maantieliikennettä varten ja meriliikennettä varten ja se on varmaan hyvä asia koska silloin osaaminen keskittyy juuri tiettyyn tehtävään ja tämä osakeyhtiö on todennäköisesti notkeampi eikä sitä lisenssiä ja lupaa aina tarvitse hakea joka paikasta mitä ehkä muuten pitäisi hakea mutta itse ajattelen kun pitäähän yhtiöllä olla hallitus ja kun kuitenkin operaation kohteena on koko maa ja ehkä maan rajojen ylikin yli menevä toiminta miten varmistetaan ne ihmiset jotka siellä osakeyhtiön hallituksessa ovat ja se minkälainen se hallitus tulee olemaan ja tytäryhtiöitten ohjaus että ne varmasti sitten palvelevat koko maata etteivät toiminnot liiaksi keskity vain tietyille alueille ja tiettyihin asioihin jotka enemmänkin älyliikenteen kanssa ovat tekemisissä että että huolehditaan siitä että tämä järjestely palvelee sitten koko maata ja se millä tavalla tämä omistajaohjaus toteutetaan näitä minä itse mietin ja sitä mikä on tämä yhtiöjärjestys ja tuleeko se eduskuntaan vai miten se menee

arvoisa puhemies elämme kehittyvässä maailmassa ja kilpailu on kaikkialla todella kovaa entistä kovempaa koko ajan olemme globaalissa toimintakentässä seurattava tarkasti myös muiden maiden vastaavia toimintoja miten niissä edetään näitten kanssa kiitoksia oppositiolle että olette hereillä tämän asian kanssa voi olla että myöskin valiokuntakäsittelyssä saamme teiltä sellaisia asioita mitä emme itse me hallituspuolueiden edustajat välttämättä huomaa kiitoksia tässä vaiheessa jo meidän on oltava suomessa valmiina nopeaan reagointiin myöskin näissä liikennepuolen asioissa meidän elinkeinoelämä on täysin riippuvainen siitä mitä muualla maailmassa tapahtuu koko ajan vienti ja vientituotteet ovat meille todella tärkeitä miten rahti hoidetaan vesiliikenteessä miten tieliikenneasiat hoidetaan miten tietoliikenneasiat hoidetaan meidän matkailu on täysin riippuvainen siitä miten lentoliikenne toimii kun yhteiskunnassa ja globaalisti tapahtuu nopeasti todella paljon muutoksia

minä uskon ja näen että tämmöisellä uudella organisaatiomallilla pystymme paremmin reagoimaan siihen tilanteeseen olemme ajan hengessä ja saisimme myöskin meidän yhteiskunnalle tärkeitä tuloja aikaiseksi eikä meille tapahtuisi isompia ongelmia näissä asioissa omistajaohjaus on äärettömän tärkeää se että se lähtee tässä todellakin hyvin toimimaan tämä tulee olemaan valtion pidetään huolta että se myöskin semmoisena pysyy sitten

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää näistä palautteista ja näkökulmista ja tuoda esille muutaman asian ilmatieteen laitoksen osalta kysymys on hyvin erilaisesta toiminnasta liikenteenohjaus on ennen kaikkea operatiivista toimintaa ja meillähän on ollut esimerkiksi ilmailun liikenteenohjaus yhtiöitettynä jo pitkään samoin myös raideliikenteessä on ollut yhtiömuotoinen toiminta

liikenteen palveluista velvoitetaan avaamaan reitti pysäkki aikataulu hinta ja esteettömyystietoja nyt pyritään siihen että saadaan tämän lisäksi avoimuutta myös olosuhdetietoihin ja liikenteenohjaukseen kun puhumme siis tästä tulevasta yhtiöstä puhutaan nimenomaan liikenteenohjauksesta elikkä niin sanotusta traffic managementista ei niinkään siitä olosuhdetiedosta joka tulee ilmatieteen laitokselta puolustusvoimat on tehnyt yhteistyötä oman liikenteen ohjauksesta ilmailun osalta jo hyvin hyvin monta vuotta ja sitä on toteuttanut yhtiömuotoinen toiminta tässähän nyt oikeastaan on kysymys siitä että kun aikaisemmin on yhtiöitetty ilmaliikenteen ohjaus ja raideliikenteen ohjaus eri kausilla niin nyt sitten nämä loput eli tieliikenne ja merenkulku sekä lopputoiminnot raideliikenteen osalta yhtiöitetään samaan järjestelmään

kun me vertaamme esimerkiksi nykyistä tieliikenteen ohjausta niin kuinka läpinäkyvä se järjestelmä teidän mielestänne on ja kuinka paljon teillä on otetta siitä mitä kaikkea omaisuutta tase eriä tai tuloja siihen liittyy jos te vertaatte esimerkiksi ans finlandin tai entisen finavian lukuihin joita säätelee osakeyhtiölaki yhtiöittämislaki toimialalaki asiakasohjaus ja omistajaohjaus niin kyllä meillä tietysti on ihan eri lailla sitä tietoa näistä toiminnoista tässä ei missään tapauksessa haeta yksityistämistä me haemme ennen kaikkea erityistehtävää jota säädellään lailla jossa säädetään myös toimivallasta ja menettelystä ja on hyvä muistaa että nämä päätökset ovat aina viime kädessä eduskunnan omia päätöksiä vtsn osalta muistuttaisin siitä että kysymys vtsn osalta ei ole viranomaistoiminnasta vaan operatiivisesta liikenteenohjaustoiminnasta johon liittyy neljänlaisia viranomaispäätöksiä nämä viranomaispäätökset eivät siirry tämän yhtiön toiminnan piiriin vaan ne siirtyvät tämän esityksen mukaan trafille ja rajavartiolaitokselle ja hallinto ilman muuta niin

tätä palvelua tuotetaan koko maassa kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan liikenne ja viestintävaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan talousvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies nyt käsiteltävä hallituksen kaksi kokonaisuutta alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevat ehdotukset alueiden kehittämistä koskevaan sääntelyyn ei esitetä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia maakunnat toimivat jatkossa aluekehittämisviranomaisina ja seuraavalla ohjelmakaudella myös eun rakennerahastojen välittävinä toimielimiä lakiehdotuksella ei muuteta nykyisiä alueiden kehittämisen vastuusuhteita muilta osin eikä kavenneta kuntien elinvoimatehtäviä valtion ja kuntien välillä käydään jatkossa vuosittain poikkihallinnolliset keskustelut aluekehittämisen tavoitteista ja toimeenpanosta keskustelujen tarkoituksena on luoda yhteinen näkemys ja ja edistää ministeriöiden ja maakuntien välistä yhteistyötä valtion tehtävä on katsoa koko maata maakunnan maakuntaansa ja omaa aluettaan hyvällä yhteistyöllä näistä tasoista saadaan toimiva kokonaisuus joka tukee koko maan kasvua ja elinvoimaa arvoisa puhemies toiseksi lakiesitys sisältää säännökset kasvupalveluista uudistuksella siirretään valtion tehtäviä tuleville maakunnille selkeytetään palveluita ja lisätään niiden asiakaslähtöisyyttä kasvupalveluilla tarkoitetaan nykyisten te toimistojen ja ely keskusten työllisyys ja yrityspalveluita näitä ovat esimerkiksi työnvälitys työnhakijoiden osaamisen kehittäminen osaamisen kehittäminen rekrytointipalvelut tai erilaiset tuet ja asiantuntijapalvelut yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi maakunta saisi järjestämisvastuun työllisyyden ja elinkeinojen edistämistä koskevissa palveluissa kasvupalvelu uudistuksella ei siten ole vaikutusta kuntien tehtäviin poik keuksen muodostaa uudenmaan erillisratkaisu jossa järjestämisvastuu olisi maakunnan sijaan helsingin espoon vantaan ja kauniaisten muodostamalla kuntayhtymällä myös muut uudenmaan kunnat voivat halutessaan liittyä tähän kuntayhtymään nykyiset työnhakijoiden työnantajien ja yritysten palvelut eivät siirry valtiolta maakunnille sellaisinaan vaan samalla uudistetaan palvelujen sisältöä ja niiden tuottamisen tapaa ihmisten yhdenvertaisuuden oikeuksien takaamiseksi peruspalvelutaso turvataan koko suomessa muutoin maakunnat pääsevät itse vaikuttamaan millaisia palveluja ne alueellaan tarjoavat tämä on parannus nykytilaan sillä työnhakijoiden ja yritysten tarpeet vaihtelevat eivätkä yhden muotin mukaan tehdyt ratkaisut toimi kaikille maakunnat päättävät myös hankitaanko palvelut markkinoilta vai tuotetaanko ne itse markkinoille avaamisella tavoitellaan uudenlaisia palveluja jotta työntekijät ja työnantajat saataisiin kohtaamaan nykyistä paremmin kaikki merkittävää julkista vallankäyttöä sisältävät tehtävät esimerkiksi tukiin tai korvauksiin liittyvät päätökset säilyvät kuitenkin aina viranomaistehtävinä jatkossa sote ja työllisyyspalveluiden vastuu on samoilla hartioilla tämäkin mahdollistaa uusia tapoja ja auttaa erityisesti vaikeimmin työllistyviä lausuntokierroksen jälkeen lakiesitykseen on lisätty niin sanottu allianssimalli se mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön maakuntien ja kuntien elinvoimapalveluiden välillä yhteistyöllä saadaan aikaan enemmän ja vältetään päällekkäisyyttä allianssimalli ei kuitenkaan muuta maakunnan järjestämisvastuuta uudistuksella tähdätään siihen että työnhakijat ja työnantajat kohtaisivat entistä paremmin palvelut vastaisivat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin näin tuetaan ihmisten työllistymistä ja huolehditaan siitä että yritykset saavat osaavaa työvoimaa valtaan liittyy myös vastuuta on erittäin tärkeää että maakunnissa varataan riittävästi resursseja työllisyyden hoitoon maakunnille siirretään kasvupalvelujen järjestämiseksi ely keskusten ja te toimistojen tällä hetkellä käytössä olevat resurssit rahaa siirtyy kuusisataa miljoonaa euroa osaksi maakuntien yleiskatteellista valtionosuutta kasvupalveluiden osuutta ei ole korvamerkitty vaan maakunta päättää kohdentumisen tarkemmin asia määritellään myöhemmin eduskuntaan tulevassa rahoittamista koskevassa laissa nykyiset te työntekijät siirtyvät maakuntiin niin sanottuina vanhoina työntekijöinä heidän osaamistaan ja panostaan tarvitaan myös tulevassa maailmassa vaikka työnantaja vaihtuukin maakunnaksi tai joidenkin tapauksessa varmasti myös kasvupalvelumarkkinoilla toimivaksi yritykseksi arvoisa puhemies kasvupalvelut eivät tule tällä hallituksen esityksellä valmiiksi toukokuun lopussa annetaan vielä hallituksen esitykset laiksi julkisista rekrytointi ja osaamisen kehittämispalveluista laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä laiksi kotouttamisen edistämisestä näissä esityksissä säädettäisiin maakunnan järjestämien palvelujen sisällöstä ja palveluprosesseista tarkemmin valitettavasti joudun lähtemään kesärantaan olen erittäin pahoillani siitä että eduskunnan aikataulu ja kehysriihi on mennyt päällekkäin meillä on päättymässä kehysriihi ja on pakko käydä siellä toivon mukaan ehdin vielä takaisin tähän keskusteluun olen erittäin pahoillani

arvoisa rouva puhemies aluksi siitä minkä takia tämä uudistus tehdään sen tavoite on edistää kestävää talouskasvua alueiden kehittämistä ja myös sitten ja työllistymistä ja yritysten toimintaedellytyksiä valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla tosiaan jatkossa maakunnat pystyvät palveluitten järjestäjinä määrittelemään ja hankkimaan oman alueensa tarpeista lähtevät palveluratkaisut no työ ja elinkeinoministeriö vastaa nyt sitten järjestäjänä valtakunnallisesti tuotettavista kasvupalveluista joista ministeri lintilä tuossa jo kertoikin ihan muutama sana tästä lainsäädäntövalmistelusta josta myöskin äsken kuultiin tosiaan erillislait tulevat toukokuussa ja syksyllä sitten kasvupalvelujen tiedonhallinnasta ja työttömyysturvatehtävien siirrosta te toimistoilta kelalle ja ja työttömyyskassoille sekä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koskeva laki paljon on puhuttu kasvupalvelupiloteista ja siitä että mihin niillä nyt sitten pyritään nämä pilotit tukevat maakuntia ja palveluntuottajia uusiin toimintamalleihin siirtymisessä ely keskuksissa ja te toimistoissa ollaan käynnistämässä alueiden tarpeisiin ja tilanteisiin sopivia hankkeita ja näillä otetaan nyt sitten ensimmäisiä askeleita kasvupalvelujen tuotantorakenteen monipuolistamiseksi eli kokeillaan sitä tulevaa maailmaa tavoitteena on myös kilpailullisten toimintamallien kokeilu ja markkinoiden herättely piloteissa kokeillaan erilaisia sisältöjä yritysasiakas työnhakija asiakas ja toteutusmalleja muun muassa ostopalveluja yrittäjyyttä kumppanuutta ja allianssia nämä käynnistyvät tämän vuoden loppupuolella ja alkuvuoden kaksituhattayhdeksäntoista välillä ja sopimuskaudet jatkuvat esimerkiksi kaksituhattakaksikymmentä loppuun millä varmistetaan palvelujen jatkuvuus tässä siirtymävaiheessa

sitten ehkä ihan muutama sana tästä kasvupalveluallianssista tämä on tosiaan nyt uusi linjaus muutoksena siihen lausunnolla olleeseen luonnokseen tällä kannustetaan toteuttamaan maakunnallisia yritys ja työllisyyspalveluita sekä kunnallisia elinvoimapalveluita yhdessä allianssimallin avulla ja maakunnat voivat omalla alueellaan toimivien kuntien kanssa sopia kilpailuttavansa yhdessä maakuntien järjestämisvastuulla olevat kasvupalvelut ja kunnan tai kuntien järjestämät kasvupalvelujen kanssa yhteen sovitettavat elinvoimatehtävät

kasvupalveluallianssiin ja allianssin perusta on maakunnan kuntien ja palveluntuottajien välinen yhteinen sopimus osapuolet vastaavat kasvupalvelujen ja kuntien yleisen toimialan elinvoimatehtäviin liittyvien palvelujen suunnittelusta suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä yhteisellä organisaatiolla ja osapuolet jakavat tähän projektiin liittyvät hyödyt ja riskit sekä noudattavat tietenkin kaiken tiedon avoimuuden periaatteita

muutama huoli on tietenkin jo tässä matkan varrella tullut liittyen esimerkiksi kysymyksiin siitä miten tämä nyt sitten suhtautuu kuntien palkkatuettuun työhön työpajatoimintaan tai ohjaamo toimintaan uudistus ei muuta sitä miten kunnat voivat hyödyntää palkkatukea kunnat voivat esimerkiksi palkata palkkatuella työttömiä työpajatoimintaan ilman että kunnan tulee muuttaa nykyistä toimintatapaansa se että maakunta myöntää jatkossa te toimistojen sijasta palkkatukea ei vaikuta palkkatuensaajaorganisaatioiden toimintaan tämä uudistus ei vaikuta myöskään kuntien rahoittamaan työpajatoimintaan maakunnat ja kasvupalvelujen tuottajat voivat jatkossakin lähettää työttömiä kuntien tarjoamaan nykyisen kaltaiseen työpajatoimintaan ohjaamo toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia ja sitä jatketaan ohjaamohan tarjoaa alle vuotiaille nuorille julkisen yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia palveluita saman katon alta ja meillä on näitä palvelupisteitä eri puolilla maata tällä hetkellä yhteensä neljäkymmentäyksi ja käynnissä olevan euroopan sosiaalirahaston hankehaun kautta uusia ohjaamoja tulee vielä luultavasti syntymään lisää sitten kysymys siitä että miksi alueellisia kokeiluja ei ei jatketa me olemme käynnistämässä uusia pilottihankkeita joiden lähtökohdat ovat aluekehittämis ja kasvupalvelulainsäädännön mukaisia eli näitä pilottihankkeita on tulossa kaikkien ely keskusten alueilta joiltakin varmaan useampia ja näissä pilottihankkeissa voidaan sitten näistä alueellisista hyvistä kokeiluista kokeiluista koottuja kokemuksia käyttää omien kasvupalvelujen kehittämisessä eivät ne hukkaan mene sitten semmoinen kysymys että tarkoittaako tämä nyt sitä että me ajattelemme niin että että nykyiset palvelut olisivat jotenkin huonoja eivät palvelut ole huonoja mutta valtion nykyisin hoitamat tehtävät ja palvelut tulee siirtää maakunnalle itsehallinnon varaa jättävällä tavalla niin että alueellisen kasvun varmistamiseksi maakunnilla on jatkossa hyvät edellytykset järjestää omien tarpeittensa mukaiset palveluratkaisut eli ne itse pääsevät siihen tästä on varmasti hyötyä sekä sekä työnhakijoille että yritysasiakkaille myös yksityisen sektorin mukaan tulo voi synnyttää uudenlaisia asiakkaiden tarpeista lähteviä palveluratkaisuja arvoisa puhemies minäkin pahoittelen kahdessa paikassa on hankala olla yhtä aikaa ja minua huudetaan tuonne kehysriiheen

pystyykö ministeri olemaan hetken aikaa jos debattia vedetään hetken aikaa mikä

edellisessä puhemiesneuvostossa ei ollut tiedossa sitä että ministerit eivät voi olla paikalla minusta olisi kohtuullista jättää tämä asia pöydälle ja käsitellä sitä sitten kun

että ministereillä on kiire puolustamaan kehysriiheen omia asioitansa ja itse asiassa toivoisin että ministeri lindström lähtisi sinne ja puolustaisi työllisyyden määrärahoja koska ne ovat oleellisia mitä tulevaisuudessa tapahtuu mutta mitä tulee tähän lakiin liittyen niin toivoisin että vastaisitte minulle rautalangalla yhteen kysymykseen kun tässä on kiire siihen miten maakunta tilaa yhdistelmän jossa on sote palveluja ja työvoimapalveluja tämä laki purkaa meidän monipalvelukeskukset jotka ovat eu tasolla palkittu innovaatio siitä että sosiaali ja terveyspalvelut kelan kuntoutus ja työvoimapalvelut ovat samassa pisteessä mutta nyt kun sote vaikka se onkin siellä maakunnan sisällä juoksee omalla logiikallansa ja työvoimapalvelut tilataan niin mikä on se fakiiri joka tilaa nämä palvelut yhdessä siihen ei kukaan ole osannut vastata ja kun tämä rakentuu tämän ajatuksen varaan niin toivon että ministeri osaisi siihen vastata

täällä keskusteltiin siitä että nyt eduskunnan toive on se että tämä laki keskusteltaisiin silloin kun ministerit ovat paikalla eikö niin tätä esitystä ei kuitenkaan voi tehdä vastauspuheenvuorojen aikana vaan tämä pitää tehdä tehdä varsinaisten puheenvuorojen aikana joten avaan varsinaiset puheenvuorot nyt ja siellä on puhujalistalla edustaja sarkkinen

puheenjohtaja olen valmistellut pitkän puheenvuoron mutta tämän tilanteen takia teen nyt ainoastaan esityksen siitä että eduskunta jättää asian pöydälle siihen asti kunnes pystymme käsittelemään asian sillä tavalla että myös ministerit ovat paikalla

kannattaa pitäisi

arvoisa puhemies on tietysti maakuntalakien kannalta yksi aivan keskeisimpiä lakiesityksiä ja on on totta kai hyvä että täällä ministerit voisivat olla paikan päällä toki on niin että tätä ehditään käsittelemään vielä valiokunnissa hyvinkin paljon mutta jos puhemies voisin kannattaa tätä sillä tavalla että jos suinkin mahdollista tämä laki tulisi lähetekeskusteluun jo heti huomenna

onko se mahdollista